ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kuusi yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdestoista kymmenettä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn